Euroopan integraation luoma vakaus, vauraus ja turvallisuus ovat olleet niin onnistuneita, että Islannin kaltainen korkean elintason maa on halukas liittymään meihin.

Jo nyt Islanti on käytännössä ulkoistanut lainsäädäntönsä Brysseliin ja puolustusvoimansa Natoon. Islannista tulisi väkiluvultaan pienin EU maa. Toisaalta liekö ironiaa, että aiempiin laajentumisiin verrattuna juuri Islanti rikkaana ja rakkaana hakijamaana oikeasti täyttäisi EU jäsenyydelle asetetut ehdot.